lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto

arvoisat edustajat keskustelut bilateraaliset ja vähän suuremmatkin tämän salin ulkopuolella nyt on edustaja löfströmillä puheenvuoro

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia

lähetetään

sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies tässä on pöydällä varsin kiintoisa korkeakoulupoliittinen asia johon tässä vaiheessa vain muutama lyhyt kommentti yleisestihän meidän korkeakoulupoliittisessa keskustelussamme on pidetty hyvänä sitä että yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on omat profiilinsa yliopistoilla tiede tutkimus ja korkein opetus ja taas käytännönläheisempi opetus ja tki painotteinen tutkimus mutta samalla paikallisesti tehdään on esillä pyrkimys pidemmälle menevään järjestelyyn jolle on aika vahva paikallinen tahto jota totta kai tulee pyrkiä varsin pitkälle myöskin kunnioittamaan edut hallinnon tilojen palvelujen ynnä muuta suhteen ovat myöskin ilmeiset kuitenkin tämä huoli yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolien sekoittumisesta on aiheellinen ja vaatii pohdintaa yleisestihän on todellakin todettu että paikallinen yhteistyö on tärkeää mutta tässä tilanteessa varmaan isompaa kansallista visiota on syytä pohtia muun muassa tässä okmn aloittamassa parlamentaarisessa visiotyössä ja tiedetään myöskin että tässä asiassa henkilöstö ja opiskelijajärjestöillä on omia kysymyksiä koko korkeakouluyhteisön sitoutuminen työhön ja uudistukseen on

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä esitetään perustettavaksi tampereen uusi yliopisto vuoden yhdeksäntoista alusta alkaen uudessa yliopistossa yhdistyisivät tampereen yliopiston tampereen teknillisen yliopiston ja tampereen uudessa yliopistossa olisi yli kaksikymmentäkaksituhatta opiskelijaa ja henkilökuntaa yli neljänneksituhannenneksi lisäksi esityksessä säädetään kaikkia korkeakouluja koskevat säännökset korkeakoulujen välisen opetusyhteistyön laajentamisesta toisin sanoen korkeakoulut voisivat hankkia tutkintoihinsa pakollisesti kuuluvaa opetusta toiselta korkeakoululta tämä vahvistaa korkeakoulun profiloitumista vahvuusalueihinsa tampereen korkeakoulujen yhdentyminen erittäin kannattava hanke kun siinä otetaan huomioon hallinto tilat henkilökunta palvelut ja näitten yhdentyminen tampereen alue on vahvaa yliopistokaupunkiseutua ollut pitkään ja tämän uuden säädekirjan allekirjoittajina olivat useat tahot julkiset tahot yritykset ja meidän elinkeinoelämä koko pirkanmaa on vahvasti tämän hankkeen takana tässä on toki olemassa myös sitten uhkakuvia mutta mielestäni tämä yhteistyö ja saavutettavat edut ovat uhkakuvia uhkakuvia suurempia tärkeimpänä hyötynä on joustavampien mahdollisuuksien luominen korkeakouluille opetuksen toteuttamiseen ja omaan profiloitumiseen tällöin korkeakoulut voisivat keskittyä paremmin omiin vahvuuksiinsa ja hankkia ulkopuolelta sellaista osaamista joka muualla on korkeammalla tasolla toivon että tässä on hyvä valiokuntakäsittely ja että otetaan myös kantaa tähän henkilöstöasiaan se ei täysin kivuton ole ollut ollut pirkanmaallakaan yhtä lailla niin henkilökunnan kuin

arvoisa herra puhemies tämä hanke ja lakiesitys on on nimenomaan paikallisista lähtökohdista lähtenyt alueella on vahvaa tahtoa korkeakoulujen tiiviimpään yhteistyöhön tässä esityksessä onkin erinomaista se että tämä mahdollistaa korkeakoulujen omaehtoisen yhteistyön tiiviimpänä ja joustavampana ja myös kannustaa ja mahdollistaa paremmin korkeakoulujen profiloitumisen ja omien vahvuuksien mukaan oton mutta ihan aiheestakin tässä tässä myös on esitetty huolia ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen roolijaosta ja tehtäväjaosta kuinka se tulee sitten jatkossa toteutumaan on minusta ja keskustasta erittäin tärkeää huomioida että pidetään nämä roolit edelleen edelleen yhteistyöstä huolimatta erillään jotta ammattikorkeakoulut voivat jatkossakin keskittyä käytännönläheiseen opetukseen ja ja tutkimus kehitys ja innovaatiopainotteiseen tutkimukseen kun taas sitten yliopistot voivat keskittyä tieteeseen ja tutkimukseen ja nimenomaan siihen pohjautuvan opetuksen antamiseen tärkeää on siis pitää nämä roolit roolit erillään tämä ehdotus tuo hyvää yhteistyötä ja joustavuutta korkeakoulutoimintaan

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on minulle henkilökohtaisesti hyvin merkittävä ei yksin sen takia että olen tampereen yliopiston kasvatti vaan myöskin sen takia että olen myöskin henkilökohtaisesti ollut tätä merkittävää kokonaisuutta edistämässä jo toimiessani opetusministerinä tampereen yliopisto tampereen teknillinen yliopisto ja tampereen

arvioivat itse jo vuonna kaksituhattaneljätoista teettämänsä selvityksen perusteella että tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen välillä edistäisi niiden toiminnan vaikuttavuutta

korkeakoulu tarkoituksenahan on muodostaa tampereelle kansainvälisesti arvostettu työelämää ja suomalaista yhteiskuntaa kehittävä korkeakoulukokonaisuus tämä kokonaisuus muodostuisi siis yhdistyvistä tampereen yliopistosta ja tampereen teknillisestä yliopistosta sekä näin syntyvän uuden yliopiston pääosin omistamasta ammattikorkeakoulusta

korkeakoulukokonaisuuden muodostumisella tavoitellaan parannusta myös erilaisten korkeakouluopintojen suorittamismahdollisuuksiin tämä lisäisi opintopolkujen joustavuutta ja monimuotoisuutta ja lyhentäisi näin uskon opiskelun kokonaisaikaa monimuotoisen ja vahvan korkeakoulukokonaisuuden toivotaan houkuttelevan kansainvälisiä tutkijoita opettajia asiantuntijoita ja opiskelijoita itse näen tämän kansainvälisyyden lisäyksen ja merkityksen äärimmäisen tärkeänä tämä koskee kyllä kaikkia yliopistoja korkeakouluja myöskin ammattikorkeakouluja ja uskon että tältä osin nämä kasvavat resurssit ja myöskin yliopistokokonaisuuden kokoluokka antavat kansainvälisestä viitekehyksestä merkittävämmän aseman sitten tälle uudelle yliopistolle

arvoisa puhemies täällä käytetyissä puheenvuoroissa on viitattu tähän mahdolliseen ongelmatilanteeseen että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit ja tehtävät jotenkin sekoittuisivat tai tämä uudistus olisi ohjaamassa jotenkin väärälle tielle en en sitä koska tutkinnot ja tutkintorakenteet kuitenkin ymmärtääkseni pääosin säilyvät itsenäisinä kysymys on vain nyt siitä että tätä yhteistyötä määrätietoisesti ollaan lisäämässä uskon että sivistysvaliokunta kyllä tätäkin asiaa sitten arvioi ja osaa tehdä oikeat johtopäätökset
arvoisa puhemies minäkin lukeudun niihin jotka ovat valmistuneet tampereen yliopistosta menin aikanaan yhteiskunnalliseen korkeakou luun mutta todistuksen sain tampereen yliopistosta eli silloin oli tämä vaihe menossa täällä on jo hyvin nostettu esille että kun tämä perustuu vahvaan maakunnan ja alueen tahtoon niin silloin tämäntyyppinen yhteistyö on ihan kannatettavaa tämän yhteistyönhän ei tarvitse estää sitä että pidetään kuitenkin ne roolit hyvin selkeästi erillään mikä on yliopistojen tehtävä ja ja mikä on ammattikorkeakoulun tehtävä mutta tällä yhteistyöllä voidaan käyttää yhteisiä tiloja yhteistä osaamista ja niin edelleen jolloin molemmat siitä käytännössä hyötyvät

joista joista täälläkin on jo nostettu esille muutamia tärkeintä on nyt että tämä asia sillä tavalla hyvin selvitetään koska tavallaan tämä lakiesitys luo nytten sitä mallia mitä voidaan muuallakin eri maakunnissa hyödyntää eri korkeakoulujen yhteistyön rakentamisessa

arvoisa herra puhemies on aivan erinomaista että toimijat ovat paikallisesti tässä asiassa olleet yksituumaisia ja lähteneet tälle tielle jolla luodaan yhä vahvempi kokonaisuus tampereen alueen kehittämiselle ja koko suomen kehittämiselle se että tekninen korkeakoulu ja yliopisto pannaan yhteen ja sitä kautta saadaan integraatiohyötyä on varmasti kaikille hyvästä sehän tarkoittaa tietysti pitkässä juoksussa jossakin aikavälissä myös sitä kun byrokratiaa lähdetään purkamaan kun eri eri toimijoita pannaan yhteen

että muutamia toimistotyöpaikkoja varmaan vähenee sieltä mutta

nykyinen voimassa oleva lainsäädäntö tekee yliopistoista täysin itsenäisiä toimijoita elikkä ne paikalliset ihmiset osaavat siellä sen asian kyllä ratkaista parhaalla mahdollisella tavalla se on myös hyvä asia että tampereen ammattikorkeakoulu on mukana tässä työssä vahvasti koska nämä kolme toimijaa yhdessä ovat sille alueelle erittäin merkittäviä toimijoita ne ovat myöskin tämän valtakunnan

arvoisa herra puhemies tämä tampere kolme hanke tampereen korkeakoulujen uudistushanke on erittäin mielenkiintoinen muidenkin kuin tamperelaisten ja pirkanmaalaisten näkökulmasta sillä tämä on kuten tässä aikaisemmin edustaja anttila hyvin sanoi tietynlainen ennakkotapaus siitä minkä tyyppisiä kehittämisratkaisuja meidän korkeakoululaitoksemme rakenteeseen saatetaan tulevaisuudessa tehdä se on tietysti aivan selvä asia että kun maailma muuttuu valtavalla vauhdilla niin me joudumme tekemään uudistuksia korkeakoulupuolella itse kuitenkin toivon sitä että jatkossa tätä yliopistopolitiikkaa ja korkeakoulupolitiikkaa ei nähdä pelkästään keskittävien ratkaisujen kautta tässä on valitettavasti viime vuosina ollut vähän sellaista henkeä että kun vain laitetaan kouluja yhteen ja keskitetään korkeakoulutusta suomessa muutamaan kaupunkiin sillä tavalla kriittistä massaa ja kehitystä aikaan itse en maakuntayliopiston kasvattina usko sellaiseen suomalaisen sivistyksen suomalaisen kilpailukyvyn perusta on erittäin laaja maakuntayliopistoverkosto joka keskustan johdolla silloin

ehkä me voisimme synnyttää jopa uudentyyppisiä maakuntayliopistoja loppuun arvoisa puhemies totean että ammattikorkeakoulujen osalta seinäjoen ammattikorkeakoulu tarvitsisi kovasti lisää aloituspaikkoja kehittyvään kaupunkiin

arvoisa puhemies kun tässä käydään tällaista lähetekeskustelua niin tässä tapauksessa kun olen nyt itse sivistysvaliokunnan

on ehkä tarpeetonta tuoda erästä näkökulmaa esille ollut itse myöskin synnyttämässä suomeen koko ammattikorkeakoulujärjestelmän ja olen tässä eri vuosina kantanut huolta siitä että olen nähnyt ammattikorkeakoulujen tehtävänä myöskin vetää ammatillista koulutusta eteenpäin sen laatua kehittämistä ja ja niin edelleen minusta nyt kun näitä rakenteellisia uudistuksia ollaan tekemässä tässä ja nyt ja myöhemminkin on tärkeää myöskin valiokuntakäsittelyssä miettiä ja selvittää ammattikorkeakoulujen yhteistyön merkitystä myöskin keskiasteen ja tässä tapauksessa kun nimikin siis sanoo ammattikorkeakoulu sen kannalta että se on kehittämässä myöskin suomalaista työelämää työtä ja ja osaamista

lähdetä sille tielle että kun näitä fuusioita tai yhteistyötä tehdään samalla sitten tavallaan tehdään niin keskitetty järjestelmä meillä täytyy olla jokaisessa maakunnassa mahdollisuus kehittää ja kehittyä ja siinä keskeisin asia on se että sillä alueella on joko ammattikorkeakoulu tai yliopisto suurimmissa kaupungeissa molemmat koska sieltä lähtevät ne innovaatiot ja kehitystoiminnot joilla voidaan sitä maakuntaa ja sen seutuja kehittää tätä taustaa vasten toivon että tämän lakiesityksen yhteydessä valiokunnassa käydään myöskin tämmöistä vähän perustavaa laatua olevaa keskustelua siitä mikä on suomalaisen korkeakoululaitoksen verkosto se pitää säilyttää hajautettuna

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

herra puhemies tällä puheena olevalla esityksellä on tarkoitus muuttaa rakenteellisesti sosiaaliturvasta annettavien ratkaisujen oikeusturvaelimiä missä valituksia meidän sosiaaliturvaamme kuuluvista päätöksistä toivottavasti tämä muutos joka nyt sosiaali ja terveysvaliokunnassa läpikäydään on sentyyppinen että se vahvistaa oikeusturvaa ja oikeusvaltiota myös näissä sosiaalietuuksissa paikka paikoin suomi on aikaisempina vuosina saanut vähän pyyhkeitä tuolta euroopan kentiltä euroopan neuvostosta ja ihmisoikeustuomioistuimestakin liittyen näihin menettelyihin mitä meillä on sosiaaliturvan muutoksenhauissa nämähän ovat sellaisia asioita että juristikunnan mielestä ne tuntuvat tietysti hirveän pieniltä verrattuna siihen mitä käsitellään vaikkapa hovioikeuksissa ja käräjäoikeuksissa mutta yksilön kannalta nämä muutoksenhaut näistä eri sosiaalietuuksista ovat aivan äärettömän tärkeitä siinä kohtaa kun ihminen hakee oikaisua ja valittaa näistä asioista

on korostuneen tärkeää että valittajan oikeusturvasta huolehditaan menettelyt pitäisi kehittää sellaisiksi että ihminen ilman mitään oikeudellista koulutusta ja suurta pohjakoulutusta pystyy oikaisua hakemaan hakemaan näihin päätöksiin pidän myös erittäin tärkeänä että oikeuskäytäntö jatkossa olisi yhtenäisempää ja

päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö kahdeksan nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu valiokunnan puheenjohtaja edustaja kalmari

arvoisa herra puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästyslakia pienistä korjauksista huolimatta siitä on varsin kauan kun edellinen metsästyslaki on annettu ja ja tavoite on saada metsästystä koskevat säännökset ajan tasalle kolmesataatuhatta metsästäjää kokee metsästyksen joka syksy ja ja paljon siellä ovat asiat muuttuneet joten on hyvä purkaa normeja ja selkeyttää säännöksiä aika ajoin ja sitä nyt on tehty valiokunnan käsittely oli erittäin asiantuntevaa meillä oli hyvät keskustelut siellä ja lopputulemana oli yksimielinen mietintö tiedämme tosin että että ihan kaikki eivät paikalle päässeet ja tänään sitten kuullaan hieman toisenlaistakin näkemystä ensinnäkin metsästyslain ampumakoetta koskevaa sääntelyä muutettaisiin tässä laissa niin että myös jousiaseella voidaan suorittaa ampumakoe ja samalla normeja vähentäen tämä todistus vastaisi sellaisenaan hallintolaissa tarkoitettua päätöstä hirvieläinten pyyntilupaan pyyntiluvan menettelyyn ja yleisesti metsästyksen johtajaan liittyviä säännöksiä täsmennettiin monelta osin on hyvä tietää kuka vastaa metsästyksestä ja nyt metsästyksen johtaja on määriteltävä yksiselitteisesti pohdimme hieman niitä tapauksia mitä esiintyy silloin kun esimerkiksi karhunmetsästykseen osallistuu hyvin iso määrä metsästäjiä mutta totesimme että apulaisjohtajuuden avulla näistä tilanteista sitten sitten selvitään ongelmaksi tai oikeastaan lähinnä tämmöiseksi maan tavaksi ovat muodostuneet sirpalealueet joita sitten on on lisätty varsinaisen lupapäätöksen jälkeenkin nyt tällä lainsäädännöllä suomen riistakeskus tulee rajaamaan lupa alueesta pois sellaiset alueet jotka eivät täytä pinta alan ja yhtenäisyyden vaatimuksia pinta alaa tai yhtenäisyyttä koskeviin poikkeuksiin voi sitten olla erityisiä syitä käytännön esimerkki on se että jostain saaresta hirvet ruukaavat lähteä pois jo ennen kuin normaali metsästyskausi alkaa ja tämäntyyppisiä poikkeamia voidaan sitten tehdä esimerkiksi varhentaa metsästyksen ajankohtaa yhteislupakäytäntö on tullut nykyään nykyään jo arkipäiväksi ja halusimme selkeyttää tätäkin käytännöksi muodostuvaa ihan lainsäädännöllä niin että että se nyt tunnistetaan ja tunnustetaan järkeväksi käytännöksi pohjoisen kotikuntalain perusteella muutamissa kunnissa on metsästysoikeus henkilöillä kotikunnassaan valtion omistamilla alueilla ja tämä asia säilytettiin ja ja metsästysmahdollisuuksien tasapuoliseen jakautumiseen kiinnitettiin huomiota jos samalla alueella metsästää useampi seura tähän tuli selkeytyssäännöksiä on hyvä että tarkoituksenmukainen järjestäminen onnistuu

iso kysymys nykypäivänä on se että että metsiin on alkanut ilmestyä karhuille karhuille tai muille suurpedoille ravintohoukuttimia ja ja se on haitannut metsästystä ja ja tehnyt karhut usein tutuiksi ihmisravintoon ja ihmisen tuoksuun tämä villiintynyt haaskanpito nyt halutaan suitsia ja valiokunta päätyykin mietinnössään siihen että haaskanpito pitäisi lähtökohtaisesti kieltää kuitenkin niin että että pienriistan metsästyksessä haaskaa tai ravintohoukuttimia tietenkin tulee sallia jatkossakin elinkeinoverotettavat yritykset eivät kuulu metsästyslain piiriin joten tähän asiaan emme sitten tässä mietinnössä ottaneet kantaa

erittäin merkittävä asia monen elinkeinonharjoittajan kohdalta on se että että pystyimme muuttamaan haittalintujen poikkeamista koskevaa menettelylakia siten että että rajatuille ryhmille on jatkossa

ilmoitusmenettely sallittu nämä koskevat esimerkiksi ilmailulain kohdassa tarkoitettuja lentoasemia elintarvikehuoneistoja jätteidenkäsittelylaitoksia ja yli hehtaarin suuruisia marja ja vihannesviljelmiä turkistarhoja kalanviljelylaitoksia ja tuotantoeläinten suojia asia on merkityksellinen koska tähän asti lupa on joka kerta täytynyt hakea erikseen eräät järjestöt ovat säännönmukaisesti valittaneet näistä luvista ja kun prosessi sitten saattaa kestää jopa useita kuukausia niin siinä on mansikat syöty jo ennen kuin se lupa tulee mutta nyt ilmoitusmenettelyn avulla saimme tässäkin turhaa normistoa sitten purettua lisäksi on pienempiä täsmennyksiä moniin metsästystä koskeviin asioihin ja erillisenä huomiona esimerkiksi se että valiokunta pitää tarpeellisena että naakka säädetään metsästettäväksi lajiksi jolloin edellytykset poikkeusluvan myöntämiselle tulisivat mahdollisiksi otimme myös kantaa siihen että valkoposkihanhi ja merimetso ovat lisääntyneet niin paljon että että niiden siirtämistä metsästettäviksi lajeiksi tulisi harkita kiitän valiokuntaa hyvästä työstä ja toivon että että edelleenkin herkällä korvalla kuunnellaan miten tulisi kehittää niin että se jatkossakin olisi kestävää ja ja palvelisi hyvin meidän lukuisia

arvoisa puhemies metsästyslain on monia hyviä täsmennyksiä lisäyksiä jotka ovat tarpeellisia ja kannatettavia erityisen tärkeitä ovat metsästyksenjohtajaa metsästyksen rajoittamista sekä saalisilmoitusta ja rekisteriä koskevat parannukset metsästyksenjohtajan nimeäminen luo vastuullisuutta ja suunnitelmallisuutta pyyntiin joka tapahtuu pääasiassa seuruepyyntinä jonka tulee olla tarkasti johdettua erityisesti turvallisuusnäkökohdat huomioiden metsästyksen rajoittaminen tilanteessa jossa riistaeläinlajin kanta vaarantuu on erittäin tarpeellinen yllättäviin kannanvaihteluihin tai muihin muuttuneisiin olosuhteisiin reagoimiseksi saalisilmoitusvelvollisuuden säätäminen tarkentaa tietoa taantuvien ja harvalukuisten riistaeläinten metsästyssaaliista mikä parantaa riistakantojen seurantaa ja mahdollisuuksia arvioida onko kyseisten lajien metsästäminen kestävää

saari tai alueeseen liittyy muu vastaava erityinen syy metsästyslain kolmannenkymmenennenseitsemännen pykälän mukaan riistaeläinlaji voidaan rauhoittaa määräajaksi jos kannan säilyminen tai häiritsemättömän lisääntymisen turvaaminen sitä edellyttää rauhoitusaikana riistaeläintä ei saa metsästää tai vahingoittaa eikä soidinta pesintää tai poikasia saa häiritä metsästysasetuksen kahdennessakymmenennessäneljännessä pykälässä on määritelty jokaiselle riistaeläimelle yleinen rauhoitusaika jolla pyritään valtakunnallisesti huolehtimaan riistaeläinkannoista mietinnössä esitetty lisäys heikentäisi merkittävästi rauhoitussäännöksen tuomaa suojaa häiritsemättömän lisääntymisen turvaamiseksi ja mahdollisuutta huolehtia kestävistä riistaeläinkannoista metsästyslain neljännenkymmenennenensimmäisen pykälän mukaan suomen riistakeskus voi jo nykyisellään myöntää luvan poiketa kolmannenkymmenennenseitsemännen pykälän mukaisesta hirvieläimen rauhoituksesta pykälässä säädetyin edellytyksin nyt esitetty lisäys siis vain toisi jo olemassa olevan poikkeuslupakäytännön rinnalle tarpeettoman ja riistaeläinkantoja heikentävän menettelyn näin ollen esitetty lisäys ei ole kannatettava arvoisa puhemies hallituksen esityksessä metsästyslakiin ehdotettiin lisättäväksi uusi kolmaskymmenesneljäs a pykälä jossa esitettiin karhun suden ahman ja ilveksen houkuttelu ravintoa hyväksi käyttäen aina kielletyksi

ympäristöjärjestöiltä kiitosta valiokunta on kuitenkin mietinnössään muuttanut hallituksen esityksen pohjaa merkittävästi jolloin ravintohoukuttimen käytön kielto ei olisikaan suoraan lailla määritelty vaan ne voitaisiin tarvittaessa kieltää asetuksella suurpetojen houkuttelu on lisääntynyt viime vuosina erityisesti riistakameroiden yleistymisen seurauksena valvontaviranomaiset ovat löytäneet enenevissä määrin viitteitä siitä että karhun metsästyksessä hajuun ja ravintoon perustuvia houkuttumia on käytetty tavalla jolla on pyritty houkuttelemaan karhuja tietylle paikalle ennen metsästyskauden alkua kun tällaiset ravintohoukuttimet poistetaan ennen metsästyskauden alkua ei syyllistytä suoraan metsästysrikokseen mutta tällöin liikutaan selkeästi harmaalla alueella selkeyden vuoksi olisi johdonmukaista kieltää kaikki karhun ja muiden suurpetojen tarkoituksellinen ravinnolla houkuttelu ravintohoukuttimen käytön kieltämisellä tavoitellaan ensisijaisesti sitä etteivät suurpedot tottuisi ihmisten hajuun käydessään ihmisten maastoon sijoittamilla ravintohoukuttimilla kielto todennäköisesti vähentäisi tulevaisuudessa tästä aiheutuvia ongelmia kuten suurpetojen käyttäytymisen muuttumista entistä pelottomammaksi ihmisiä kohtaan liiallinen ruokinta voi yksipuolistaa eläinten ravintoa ja muuttaa niiden käyttäytymistä näin ollen hallituksen esityksen pohjan muotoilu on tehokkaampi keino kieltää ravintohoukuttimien käyttö arvoisa puhemies hallituksen esitykseen sisältyy myös esitys riistalintujen ja rauhoittamattomien

lintujen rauhoituksesta poikkeamiseksi ilmoitusmenettelyllä lupamenettelyn sijaan uudelle poikkeuslupaa korvaavalle ilmoitusmenettelylle ei ole todellista tarvetta suomen riistakeskus voi nykyisellään myöntää metsästyslain neljännessäkymmenennessäensimmäisessä pykälässä tarkoitettuja b pykälän nojalla riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen pyydystämiseen ja tappamiseen jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole eikä päätös haittaa lajin suotuisan suojelun tason säilymistä poikkeuslupa on siis viimeinen vaihtoehto ja tarkoitettu haittaa aiheuttavien yksilöiden poistamiseen ei lajin kannan vähentämiseen lajien pesimäaikainen suoja ei ole toteutunut koska suuri osa pyynnistä ajoittuu pesimäaikaan nykytilanne herättää suurta huolta lintujen suojeluyhteisössä pesimäajan suojan tarkoitus on etteivät poikaset kuole pesiin lintujen karkotukseen tulee ampumisen sijaan käyttää ensisijassa kestäviä keinoja kuten niiden pelottelua

hallituksen esityksen perustelujen mukaan poikkeuslupapäätökset ovat tyypillisesti koskeneet kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamista lentoturvallisuuden takaamista viljelmille kotieläimille metsille kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon estämistä ja eläimistön suojelemista riistan hoitotarkoituksessa suomen riistakeskus on tehnyt tällaisia päätöksiä jotka kohdistuvat pääsääntöisesti runsaana esiintyviin lintulajeihin enimmillään vuositasolla noin kuusisataaviisikymmentä kappaletta

arvoisa

tässä on kuultu hyviä puheenvuoroja jotka ovat tukeneet tätä tätä lakiesitystä ja niitä on turha toistaa nostan vain muutamia asioita jotka minun mielestäni nousivat tässä valiokuntatyöskentelyssä esille ja joita minä pidän tässä lakiuudistuksessa tärkeinä ensiksi otan tämän metsästysaseen kuljettamisen tällä hetkellähän laki on näin että että maastoliikennelaki kieltää metsästysaseen kuljettamisen maastossa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ja se on tarkkaan rajattu jos haluaa siirtyä moottorikelkalla esimerkiksi jääkantta pitkin jostakin paikasta a paikkaan b siirtoreitti on ilmoitettava ennakolta ja poliisipiirin päällikkö voi myöntää siihen erikseen luvan jokainen ymmärtää että se on tavattoman hankalaa monimutkaista ja työllistää turhaan viranomaisia tässä lakiesityksessä annetaan nyt vähän vapaampia käsiä aseen kuljettamiselle maastossa myös jos noudetaan saaliseläintä maastosta esimerkiksi kaadetaan vaikkapa vaikkapa hirvi tiettömän taipaleen taakse ja sitä hirveä lähdetään sitten mönkijällä taikka jollakin muulla maastoliikennevälineellä hakemaan niin tämän nykyisen lain voimassa ollessa tämä hakija jos on ase mukana tai esimerkiksi kaataja ei voi ampuma aseen kanssa olla sen moottorikäyttöisen ajoneuvon kyydissä kaikki ymmärtävät että tilanne on varsin konstikas eihän sitä asetta voi sinne maastoon jättää jos aikoo sen moottorikäyttöisen ajoneuvon kyydissä sitten matkata johonkin tienvarteen tässä järkevöitetään hallitusohjelman mukaisesti näitä näitä ongelmakohtia ja on nostettu esille että saalista noudettaessa voidaan voidaan tällä tavalla menetellä minun mielestäni se on selkeä ja hyvä uudistus kenenkään ei pidä ajatella niin että tässä nyt vapautetaan ampuma aseen kanssa liikkuminen niin että mahdollistettaisiin metsästysrikosten tekeminen tästä ei ole kysymys vaan kysymys on nimenomaan on tarkkaan säädelty että jos esimerkiksi saalista noutaa niin niin silloin ase voi olla mukana naakka on tullut muutamassa puheenvuorossa esille ja myös minulle se on tavattoman tärkeä asia olen naakan tiimoilta tehnyt muistamani mukaan ainakin kaksi jopa kolme kirjallista kysymystä maanviljelijät ovat ottaneet yhteyttä ja tietävät ja kertovat naakkahan on lintuna varsin yleinen vaikka se harvinaisuuden perusteella onkin aikoinaan rauhoitettu

että heillä on ongelmia siinä kun naakka tietenkin varsin pienestä reiästä menee viljasiiloihin ja viljalaareihin viljavarastoihin tai tai rehusuojiin yöpyy siellä ja ja saattaa sitten ulosteitten mukana levittää viljoihin ja jyviin jotakin sellaista mikä saattaa kulkeutua eläinravinnoksi ja sitä kautta aiheuttaa sairauksia ja muita valiokunta piti tärkeänä että naakka siirretään luonnonsuojelulaista metsästyslain piiriin ja näin helpotetaan esimerkiksi naakan poistamista tällaisista navetoista tai karjasuojista joissa naakka selvästi ja selkeästi aiheuttaa vahinkoja ilman että tukeudutaan monimutkaiseen lupamenettelyyn naakka minun tulkintani mukaan rinnastetaan harmaavarikseen ja harakkaan jolloinka sen sen poistaminen on sitten huomattavasti helpompaa huomioiden tietysti myös pesintärauha ja nämä muut ne ovat itsestäänselviä asioita suurpetojen ravintohoukuttimista on käytetty tässä muutamia puheenvuoroja ja yhdyn edellisten puhujien mielipiteeseen siinä että metsästys on tavattoman hankalaa niillä alueilla joilla suurpetojen ravintohoukuttimia käytetään esimerkiksi tiedämme että karhu on on kaikkiruokainen käyttää marjoja sieniä syö lihaa mutta myöskin viljaa käyttää ravinnokseen ja kun metsästäjät ovat aikaisemmin tehneet riistapeltoja kylväneet sinne muun muassa kauraa rehukaalia ja muuta tällä riistapellolla on ruokaillut kanalintuja siellä on ruokaillut jäniksiä hirviä peuroja ja villisikoja on voinut käydä ja muita ja sitten myyrien perässä juoksevat ketut niin tämä riistapelto on ollut varsin varsin laaja alainen voisiko sanoa salaattipöytä

nyt kun metsästäjät ovat tienneet että myöskin karhut saattavat näillä riistapelloilla käydä niin he eivät ole uskaltaneet sitten näitä riistapeltoja enää kylvää koska pelkäävät että jos karhu käy riistapellolla tai lähellä sitä ja koira menee ja ottaa karhun haukkuun ja karhu saatetaan kaataa kilometrien päässä siitä riistapellosta niin saatetaan syyttää törkeästä metsästysrikoksesta ja väittää että metsästäjä on ampunut karhun ravintohoukutinta käyttäen kun karhu on ollut siinä riistapellossa tai riistapellon läheisyydessä kun koira on ottanut karhuun haukkuun tämä on ongelmallinen ongelmallinen tilanne joten valiokunta pitää tärkeänä että karhunhoitosuunnitelmassa selkiytetään tämä ravintohoukuttimen käyttö tässä tässä päällimmäiset asiat arvoisa puheenjohtaja kello käy mutta totean että tämä metsästyslaki sinällään on on minun mielestäni erinomaisen hyvä kokonaisuus ja

kiitän valiokuntaa oikein hyvästä ja rakentavasta keskustelusta kuten puheenjohtaja tuossa totesi saimme mielestämme tähän oivan ja hyvän mietinnön joka edesauttaa metsästystä jouhevoittaa metsästystä toivon että tämän myötä myöskin tulee uusia harrastajia eräpoluille kiitoksia

herra puhemies juha sipilän hallitus on istunut nyt noin kaksi vuotta ja aina silloin tällöin tulee meille kansanedustajille jotka hallituspuolueita edustamme kysymyksiä tuolla kotiseudulla ja maakunnassa että mitä te olette oikein siellä saaneet aikaan varsin paljon tulee tulee maaseudulla ja maakuntien suomessa kysymyksiä onko mitään parannusta aikaisempaan tapahtunut voikin todeta että kyllä tämä metsästyslain muutos ja oiva oiva valiokunnan mietintö joka meillä tällä hetkellä on käsittelyssä on niitä asioita joita ollaan hallituksessa saatu aikaan tämä on erittäin erittäin positiivinen lakihanke joka tulee helpottamaan ihan sitä arkea ja käytännön elämää tuolla maakuntien suomessa ja maaseudulla tätä lakiesitystä voi pitää monella tavalla osana sipilän hallituksen byrokratian purkutalkoita byrokratian purkukökkää osana sääntelyn sujuvoittamista ja osana sitä että me saamme parempaa lainsäädäntöä tämä tulee helpottamaan monen metsästäjän jahtikautta niitä käytännön asioita mitä siellä on metsästyksessä tullut tullut esille ja jotka ovat kaivanneet tarkennusta metsästys on erittäin hyvä ja hieno harrastus se on erittäin sopiva hyvä harrastus myös nuorille ja se on erittäin hyvä tapa niin kuin täällä aikaisemmissa puheenvuoroissa on oikein oivasti kuvattu ylläpitää myös sellaista elävää tervettä luontosuhdetta realistista luontosuhdetta haluan myös yhtyä edustaja hongiston puheenvuoroon siitä että kyllä tämä naakkakysymys on sellainen mikä puhuttaa erittäin paljon suomalaisia viljelijöitä ja nämä naakat aiheuttavat aika paljon ongelmia siellä maatalouden ympärillä lisäksi minusta muutenkin meidän pitäisi yhteistyössä euroopan unionin kanssa tarkastella näiden luontodirektiivissä ja lintudirektiivissä rauhoitettujen lajien osalta ovatko ne rauhoitukset enää oikein paikallaan monelta osin eivät välttämättä arvoisa puhemies lämmin kiitos maa ja metsätalousvaliokunnalle ja sen puheenjohtajalle hyvästä mietinnöstä

metsästys on toki suosittu harrastus ja myös kestävää ravinnon hankintaa vihreät kannattavat pääosin tätä hallituksen esitystä tuosta pöntöstä aikaisemmin perustelin niitä muutamia pykälämuutoksia joita ryhmällämme on edustaja hoskonen puhui mielestäni järkevästi ravintohoukuttimien kiellosta elikkä tästä haaskanpitokiellosta muun muassa karhujen houkuttelemiseksi niiden metsästykseen se onkin tärkeä tavoite pidän sen takia todella valitettavana että valiokunta meni heikentämään tätä hallituksen alkuperäisessä esityksessä haaskanpito olisi kielletty lailla mutta nytten se jätetään asetuksen tasolle tämä itse asiassa laittaa metsästäjätkin eriarvoiseen asemaan jos toiset voivat houkutella haaskan avulla saalista ja sillä lailla helpommin ampua karhuja haaskalle toinen keskeinen kysymys on poikkeaminen rauhoitusajoista ja lintudirektiivin vastainen

rauhoittamattomien lintujen poikkeuslupaan lintujen pesimäaikaan aikaisemmin on ollut käytössä poikkeuslupamenettely peräti viiden vuoden välein melko selkeästi ja yksinkertaisesti haettava menettely joka nyt muuttuu ilmoitusmenettelyksi monenkin toimijan osalta valiokuntahan myös laajensi niitä toimialoja mitä tämä ilmoitusmenettely koskee kun hallituksen alkuperäisessä esityksessä oli lentoasemat elintarvikehuoneistot jätteidenkäsittelylaitokset ja yli hehtaarin suuruiset marja ja vihannesviljelmät

arvoisa herra puhemies täytyy kyllä antaa kiitosta maa ja metsätalousvaliokunnalle ja erityisesti puheenjohtajalle että siellä on nyt kerrankin lähdetty säätämään lakia kansalaisten nyt on hylätty byrokratia nyt on hylätty se näkökulma mikä jollakin byrokraatilla tai virkamiehellä voi olla ja nyt mennään tukemaan kansalaisten metsästysharrastusta edustaja hongisto täällä piti jo aika hyvän puheenvuoron siitä mitä kaikkea hyvää tässä hallituksen esityksessä nyt on ja mitä valiokunta sinne hieman lisäsi sitä on tämä metsästysaseen kuljettaminen ei se ole tarkoitus jos ihmiset metsästävät että aina joutuu pelkäämään että poliisi tulee paikalle ja sakotetaan jos mitään rikosta ei ole tapahtumassa tapahtumassa

saaresta voivat lähteä hirvet pois ne noudattavat tiettyä historiallista kulku ja liikkumiskaavaa niin miksi me emme lainsäätäjänä sitten auttaisi niitä ihmisiä joille tämä asia on tärkeä että kiitoksia tästäkin valiokunnalle

keskustelusta vastaan edustaja karimäelle näistä turkistarhoista kalanviljelylaitoksista ja tuotantoeläinsuojista mielestämme ne on hyvin selkeästi rajattu ja itse asiassa lukumääräkään ei aivan mahdoton ole on todella tärkeää että voimme saavuttaa elintarvikehygienian tulevaisuudessakin emmekä esimerkiksi vaaranna lintuinfluenssalla kuluttajien terveyttä siksi esimerkiksi tuotantoeläinsuojissa on erittäin merkityksellistä että haittaeläimiä haittalintuja voidaan poistaa vielä yksi yksittäinen asia josta emme valiokunnan jäsenet huomanneet mainita mielestäni oli erittäin hyvä asia sekin että valiokunta teki työtä myös saalisilmoituksen kohdalla halusimme että se ei yleisenä käytäntönä tule lisävaatimuksena metsästäjille vaan että tässäkin aina kun uutta säädetään katsotaan tarkoituksenmukaisuus ilmoitus on ihan järkevä silloin kun sillä sillä voidaan esimerkiksi turvata sellaisten lajien metsästys joitten lukumäärästä lukumäärästä ei oikein ole tietoa mutta yleiseksi käytännöksi emme sitä halua todellakin viedään yhteistyössä eteenpäin näitä metsästystä koskevia asioita jatkossakin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö yhdeksän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tämä uudistus on kohtalaisen teknisluontoinen sen taustalla on vesilain kokonaisuudistuksen yhteydessä perustuslakivaliokunnan esittämä lausuma jonka eduskunta hyväksyi että pitää valmistella vesilain omaisuudensuojaa rajoittavat säännökset aiempaa paremmin sopusointuun perustuslain kanssa tämä on ollut valmistelun lähtökohtana eli siis lunastusta ja käyttöoikeuden perustamista koskevat säädökset sen lisäksi tässä kevennetään käytäntöjä sen verran että luvanvaraisten hankkeiden piiriä rajoitetaan siten että johdon olipa se sähköjohto vesijohto viemärijohto tai muu johto sijoittaminen valtaväylän alitse ei kaikissa tapauksissa enää edellytä lupaa vaan luvanvaraisuus määräytyisi sen mukaan

arvoisa herra puhemies tämä on niitä hallituksen esityksiä ja valiokuntamietintöjä jotka eivät herätä mitään someraivoa eivätkä hirveästi varmaan yleisönosastoille kimpoile aivan kuten valiokunnan puheenjohtaja totesi tämä on hyvin teknisluontoinen mutta siitä huolimatta erittäin tärkeä lainsäädäntö koska tässä on kysymys ihan meidän perustuslakimme turvaaman omaisuudensuojan perusasioista ja siitä miten siihen omaisuudensuojaan voidaan tietyissä tietyissä vesitaloushankkeissa ja vesilain mukaisissa hankkeissa puuttua voisi kuvata kun itsekin aika monta päivää tätä perustuslakivaliokunnassa käsittelin että tämä on sellainen lakiesitys ja lakihanke jolla omalta osaltaan saatetaan viimeisiä kohtia meidän lainsäädännössämme ja oikeusjärjestyksessämme vuonna kaksituhatta voimaan tulleen ja voimassa olevan suomen perustuslain mukaiseksi

on ollut hyvin vanhaa se on perustunut sinne toisen maailmansodan jälkeiseen sotien jälkeiseen maailmaan ja siihen ajatteluun eikä ole ollut kaikella tavalla sopusoinnussa meidän nykyisen perusoikeusjärjestelmämme kanssa on erittäin hyvä että tämä on modernisoitu arvoisa puhemies en voi olla tässä yhteydessä toteamatta sitä että kun suomessa käydään erittäin paljon keskustelua meidän lainvalmistelumme tasosta ja siitä ovatko ne hallituksen esitykset joita tänne taloon tulee valmisteltu sillä tavalla että ne ovat perustuslain kanssa riittävästi sopusoinnussa niin tämä oli sellainen poikkeuksellinen hallituksen esitys että perustuslakivaliokunnassa jopa asiantuntijat kiittelivät että onpa ollut hyvää lainvalmistelua ja otettu huomioon nämä meidän perustuslakimme ja meidän valtiosääntömme vaatimukset erittäin hyvin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

arvoisa herra puhemies tämä esityshän siis perustuu parlamentaariseen työryhmään mutta sen jälkeen kun tämä parlamentaarinen työryhmä teki työnsä yle on ollut kyllä erittäin suuressa myllerryksessä ja maailma on tältä osin muuttunut siten että parlamentaarisen työryhmän valitsemat kannat olisivat mielestäni tarvinneet tässä uudessa ajassa uutta tarkastelua henkilökohtaisesti näen että esitykseen sisältyvä strategiasta päättäminen sen siirto ylen hallintoneuvostolle ei ole viisas ratkaisu myöskään mäenpään raportti ei sitä kannata vaan asettaa tämän ratkaisun kyseenalaiseksi tällähän lisätään poliitikkojen vaikutusvaltaa ylen ratkaisuissa kuvittelimme että olisimme kaikki olleet tästä yhtä mieltä sen jälkeen miten pääministeri sipilä on toiminut mutta olemme kuitenkin tähän suuntaan menneet sen takia tulen tekemään lausumaehdotuksen jolla toivon että voisimme seurata tätä asiaa ja

pääse sisältöihin käsiksi näen asian aivan toisin minun mielestäni tässä nimenomaan poistetaan se palomuuri kun poliitikot pääsevät päättämään lause lauseelta mitä ylen strategiassa tehdään mikä sitten on strategian vaikutus sisällöllisiin ratkaisuihin se on välillinen mutta sillä on ehdottomasti vaikutusta sillä mitä ratkaisuja ylen strategiassa tehdään tuotantovälineiden studiokapasiteetin toimitusrakenteen alueellisten toimitusten suhteen on hyvin voimakas välillinen mutta hyvin voimakas vaikutus sisällöllisiin ratkaisuihin tai niihin mahdollisuuksiin mitä jatkossa on tehdä sisällöllisiä ratkaisuja

arvioimaan muutoksen vaikutuksia yleisradion journalistiselle riippumattomuudelle ja tiedonvälityksen avoimuudelle arviointi tulee tehdä viimeistään vuonna kaksituhattakaksikymmentä ehdotus on jaettu edustajien pöydille

arvoisa puhemies lausumat ovat meille annettu työkalu reagoida yhteiskunnallisen ympäristön nopeisiin muutoksiin muuten niin hitaassa instituutiossa kannatan modigin esitystä

arvoisa puhemies ylen hallintoneuvosto on eduskunnan valitsema parlamentaarinen instituutio joka voi tehtävänsä puitteissa arvioida myös yle lain muutoksen vaikutuksia en ymmärrä minkä takia hallituksen asettama erillinen parlamentaarinen työryhmä toisi jotain lisäarvoa tähän hallituksen nimittämänä ryhmänä se olisi sitä paitsi vahvemmin kytköksissä hallitukseen kuin hallintoneuvosto joka on eduskunnan valitsema erillinen ryhmä heikentäisi ennen kaikkea hallintoneuvoston asemaa lisäksi tämän päivän uutisessa yle tiedottaa aloittavansa säännöllisen riippumattomuusarvioinnin jonka toteuttaisi ulkopuolinen riippumaton auditoija kun meillä on perinteisesti tässä maassa riippumaton yleisradio eduskunnan yleisradio niin jos me teemme tällaisen lisävalvojan tähän päälle niin siinähän tapahtuu vähän sellainen asia että tulee pukki kaalimaan vartijaksi nyt on syytä myöskin pohtia sitä kuka kulloinkin olisi arvioimassa sitä yleisradion riippumattomuutta kulloisenkin hallituskauden aikana todennäköisesti se olisi hallituspuolueista ja hallitusjohtoisesti asetettu työryhmä mikä eittämättä veisi yleisradion riippumattomuutta ja objektiivisuutta ja se olisi myöskin vaarassa kaventaa sananvapautta yleisradiossa joten kuulostaa kyllä aika hullulta tämä tämä muutos mikä nytten on me olemme juuri käyneet yleisradiossa aikamoisen myllerryksen läpi ja yleisradiossa on myöskin otettu opiksi tästä asiasta siellä on myöskin menossa tällä hetkellä keskusteluja siitä mikä tulee tulevaisuudessa olemaan hallintoneuvoston asema joten tässä kohdassa minun mielestäni ei ole viisasta tehdä tämänkaltaista isoa muutosta
arvoisa puhemies ymmärsin edustaja tolppasen puheenvuorosta että minulla on tarvetta tarkentaa esitystäni siltä osin että en siis missään nimessä ole esittämässä mitään parlamentaarista työryhmää joka toimisi koko ajan rinnakkain ylen muun päätöksentekojärjestelmän kanssa vaan että vuoteen mennessä sopiva aika ennen sitä perustettaisiin työryhmä joka arvioisi mitä tämä muutos ylen käytännöissä vaikuttaa tämä on hyvin iso muutos ja itse asiassa tämä lausuma löytyy valiokunnan mietinnöstä joten tämä on kyllä valiokunnan yksimielisen kannan mukainen tämä on parlamentaarisen työryhmän työn sisällön mukainen tämä vain antaisi eduskunnalle luontevan keinon sopivan määrän vuosia kuluttua tarkastella tilannetta toteutuiko minun

varmasti pitää keskustella tästä asiasta vielä koska minun on tässä kohdassa vaikea nähdä ulkopuolinen riippumaton auditoija joka nyt on ajateltu asettaa ja sitten taas tästä salista lähtenyt tarkkailija

pelkään kovasti sitä että jos me ryhdymme katsomaan sitä miten yleisradiossa toimitaan mitkä ovat ne toimintatavat toimintaperiaatteet millä tavalla sananvapaus toteutuu millä tavalla objektiivisuus toteutuu niin vaikka ajatus on hyvä niin pelkään pahoin että se saattaa johtaa vääränlaisille laduille tämä tämä on tietysti semmoinen asia josta on syytä keskustella ja pohtia ja katsoa miten saadaan vietyä asiaa eteenpäin koska varmasti kaikille meille on tärkeää se että meillä säilyy objektiivinen yleisradio ja meillä säilyy laajapohjainen yleisradio me elämme tällä hetkellä mediamaailman myllerryksessä meillä vaihtuvat tavat ja tyylit kertoa asioista meillä vaihtuvat myös välineet millä kerrotaan asioista voin kertoa että ensi viikolla muun muassa minun täytyy viritellä televisioni uudestaan jonkun ihmeen teräväpiirtojutun takia mutta pakko se on tehdä jos aikoo seurata näitä asioita tässä tapahtuu niin valtavan paljon asioita että syytä on tietysti olla tarkkana siitä että yleisradion toimittajilla ja toimijoilla toimituspäälliköillä on mahdollisuus toimia siten että kukaan ulkopuolinen varsinkaan poliittinen vaikuttaja

eduskunnan rooli on säätä laki yleisradiosta ylen hallintoneuvoston rooli on valvoa että yleisradio noudattaa sitä mitä siihen lakiin on kirjattu ja lain henkeä nyt tämä muutos siinä että hallintoneuvosto päättää strategiasta on todella iso tässä siis luodaan oikopolku sille että poliitikot voivat päättää siitä mitä yle tekee aikaisemmassa puheenvuorossa yritin kuvata sitä miten se välillisesti vaikuttaa jopa sisällöllisiin ratkaisuihin edustaja tolppanen kyseenalaisti tämän työryhmän perustamisen hyödyn itse minä näen siinä hyötynä juuri sen että kun yleisradio on isossa murroksessa mediakenttä on isossa murroksessa hyväksymällä tämän lausuman me sopisimme yhteisen aikataulun milloin me seuraavan kerran parlamentaarisesti istumme alas ja katsomme onko muutos ollut hyväksi vai huonoksi yleisradion kannalta

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

on ilahduttavaa että uusi lakiehdotus on nyt käsittelyssä kyse on lähinnä teknisluonteisesta mutta erittäin tärkeästä muutoksesta sillä se tulee turvaamaan oikeuden asumislisään mahdollisimman yhdenvertaisella tavalla ahvenanmaalla opiskelevien mannersuomalaisten osalta

arvoisa puhemies tämä mietintö ympäristövaliokunnasta on yksimielinen

tavoitteena on selkeyttää opiskelijoiden asemaa mannersuomalaisten jotka opiskelevat ahvenanmaalla ja ahvenanmaalaisten jotka opiskelevat manner suomessa asumistuki kuuluu ahvenanmaan itsehallinnon piiriin ja siksi järjestelmät ovat hiukan erilaiset tämän muutoksen myötä manner suomessa opiskeleva ahvenanmaalainen joka saa ahvenanmaan lainsäädännön mukaista asumistukea ei ole oikeutettu siihen asumistukeen mitä mitä mannersuomalainen lainsäädäntö tarjoaisi ja vastaavasti sitten mannersuomalainen opiskelija joka opiskelee ahvenanmaalla saa asumislisää suomalaisen opintotukilainsäädännön mukaisesti

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia ensin päätetään ympäristövaliokunnan mietinnön kahdeksan pohjalta ainoassa

yleissopimukseen tehdystä pöytäkirjasta ja